Tarvitsemme ylimmän perusoikeuksia valvovan elimen. Tarvitsemme myös parempaa ryhtiä siihen, miten vuosittaisella raportoinnilla seuraamme jäsenvaltioissa kohdennetusti eri ihmisoikeuksien, kuten esimerkiksi ikäihmisten tai naisiin kohdistuvan väkivallan osalta perusoikeuksien kehitystä. Tarvitsemme myös uskonnon ja uskottomuuden vapauden.